Arvoisa puhemies, pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanne on humanitaarisesti erittäin vakava. Siellä vallitsee nälänhätä, mikä on jättänyt monen ainoaksi selviytymismahdollisuudeksi lähdön muualle. Pohjois Korean hallituksen on pikaisesti reagoitava ruokapulaan, etenkin nyt kun suuri osa ulkopuolisesta ruoka avusta on loppunut kiistellyn ohjusraketin laukaisun seurauksena. Pohjois Koreasta tulevia pakolaisia on myös kohdeltava muissa maissa turvapaikan hakijoina. Heille on tarjottava turvallinen läpikulkumahdollisuus eikä heitä voi kansainvälisen pakolaissopimuksen nojalla karkottaa. Vakava ongelma on myös se, että kiinnijääminen rajalla tietää useammissa tapauksissa passitusta vankileirille tai jopa kuolemantuomiota, ellei loikkareita ammuta jo rajalla. Lisäksi maahan jäävät sukulaiset joutuvat lähes poikkeuksetta ankariin kuulusteluihin tai jopa vankileireille. Olemme kiitollisia Kiinalle siitä, että se teki sisäisen päätöksen lopettaa karkotukset, mutta pyydämme Kiinaa myös purkamaan erillisen sopimuksensa pakolaisten palauttamisesta Pohjois Korean kanssa. Toivon, että asia otetaan esille EU Kiina ihmisoikeusvuoropuhelussa.